Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Te nostitte nämä asiat keskusteluun, koska kuten sanoitte, on myönteisiä merkkejä, mutta on myös huolenaiheita. Mielestäni Euroopan parlamentin tulee päätöslauselmassaan huomenna selvästi todeta nämä ongelmat, niin kuin Tekin olette todenneet. Meillä on ollut erittäin hyvä yhteistyö parlamentin, komission ja neuvoston välillä ja näin meidän tulee ihmisoikeusasioissakin jatkaa. Haluan myös tässä yhteydessä kiittää komission jäsen Malmströmiä siitä, että hän otti erittäin tärkeän yksittäisen ihmisoikeustapauksen esiin omissa keskusteluissaan kollegojensa kanssa Venäjällä.

He vain puolustivat Venäjän perustuslain 31 artiklaa, jonka pitäisi taata kokoontumisvapaus.